Arvoisa puhemies, totesimme työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa, että työntekijöiden taloudellinen osallistuminen ja nämä järjestelmät vaihtelevat erittäin paljon maasta toiseen, koska ne ovat hyvin riippuvaisia kansallisista säännöksistä ja ehdoista, muun muassa verotuksesta. Eri malleja käytetään myös eri tarkoituksiin osalla pyritään osallistumaan yrityksen päätöksentekoon ja osalla esimerkiksi erilaisiin investointiohjelmiin, esimerkiksi investointioptioiden kautta, jolloin on mahdollista hyötyä yrityksen menestymisestä. EU tason lainsäädäntötoimien toteuttaminen ei tällä alalla ole mielestäni tavoiteltavaa, vaan parhaiden käytäntöjen vaihtaminen ja suositusten antaminen riittävät. On mielestäni myös pidettävä mielessä se, että taloudellinen osallistuminen on aina vapaaehtoista niin työntekijän puolelta kuin myös yrityksen puolelta luoda tällaisia järjestelmiä. Erilaisia suosituksia ja parhaita käytäntöjä voidaan vaihtaa, koska kaikkien työntekijöiden, ei vain ylimmän johdon, sitouttaminen ja kannustaminen osallisuuteen omasta työpaikasta on varmasti sekä työn laatua että myös yrityksen menestystä lisäävä asia.